Arvoisa puhemies, aluepolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa tarvitaan kehityserojen tasaamiseen. Sillä on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin ja myös Euroopan kilpailukyvyn kannalta. EU tason aluepolitiikan on luotava ennen kaikkea lisäarvoa, tuotava uusia yrityksiä ja sitä kautta ihmisille työtä. On syytä kysyä, onko järkeä kierrättää kaikkea nykyistä aluetukea Brysselin kautta vai voitaisiinko rahat käyttää tehokkaammin suoraan alueiden hyväksi jäsenvaltioissa.

On syytä miettiä, onko Euroopan innovaatiopolitiikalla edes tulevaisuutta, jos aluepolitiikka ei tue sitä?